toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

keskustelu asiasta päättyi kahdestoista neljättä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on thomas blomqvist matti semin kannattamana ehdottanut että

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia keskustelu asiasta päättyi kahdestoista neljättä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on emma kari silvia modigin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen

on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

arvoisa puhemies käsittelyssä on hallituksen esitys huoltovarmuuden turvaamisesta ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista öljyn varmuusvarastointia on hoidettu suomessa siten että myös direktiivi varastojen käytettävyyttä koskevat vaatimukset on käytännössä täytetty esityksen tavoitteena on täsmentää kansallista lainsäädäntöä siten että komission perustellussa lausunnossa esiin nostamat direktiivin kohdat saatettaisiin aikaisempaa selkeämmin osaksi kansallista lainsäädäntöä suomessa öljyn varmuusvarastoja ovat huoltovarmuuskeskuksen omistuksessa olevat valtion varmuusvarastojen öljyvarastot sekä öljyn maahantuojien velvoitevarastot suomi pitää kansainväliset velvoitteet selvästi ylittävää tasoa öljyä on varastossa noin viiden kuukauden tarpeeseen kun monissa euroopan maissa täytetään minimivelvoitteen mukainen kolmen kuukauden taso lain kolmannen pykälän mukaan valtion varmuusvarastoja pidetään väestön toimeentulolle elinkeinoelämän toiminnalle ja maanpuolustusta tukevalle tuotannolle sekä huoltovarmuutta koskeville suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteille välttämättömistä raaka aineista ja tuotteista kuten raakaöljystä maakaasusta viljasta lääkkeistä ja teollisuuden raaka aineista tarpeellista olisikin käydä enemmän huoltovarmuuskeskustelua kaikista edellä mainitusta asioista muutosten myötä raakaöljyn ja öljytuotteiden varastojen käytettävyyden sääntely täsmentyisi vastaamaan nykyistä tarkemmin direktiivissä jäsenvaltioiden

ja tai öljytuotevarastojen sääntelyä kuitenkin niin että käytännön toiminta säilyisi nykyisenä esityksestä ei seuraisi että noudatettuja käytäntöjä olisi muutettava suomen energiaomavaraisuus on alhainen vain noin kolmekymmentäviisi prosenttia olemme riippuvaisia tuontienergiasta käytännössä kaikki raakaöljy kivihiili ja maakaasu tuodaan venäjältä vuonna kaksituhattaneljätoista näiden osuus oli yli kuusikymmentä prosenttia sen lisäksi että huolehdimme varmuusvarastojen riittävyydestä ja käytettävyydestä velvoitteiden mukaan meidän pitäisi pyrkiä omavaraisuuden parantamiseen vaikka energian saatavuus on nyt hyvä aina pitäisi varautua alueen mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin suomen kylmä ilmasto syrjäinen sijainti riippuvuus merikuljetuksista ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat erityispiirteitä jotka vaikuttavat huoltovarmuuden tavoitteisiin ja keinovalikoimaan arvoisa puhemies suomessa on korkeasti kehittynyt teknologia ja runsaasti sellaisia vahvuuksia jotka auttavat ylläpitämään kansallista huoltovarmuuttamme energiantuontimme olisi puolitettavissa hyödyntämällä monimuotoisia ja runsaita luonnonvarojamme turpeen ja hakkeen käyttö lämmöntuotannossa puu ja olkipohjaiset polttoaineet ja biokaasun käyttömahdollisuudet ovat hyviä esimerkkejä päästäksemme lähemmäs energiaomavaraisuutta

puhemies kun puhutaan energian saatavuudesta ja huoltovarmuudesta se on aina tärkeä asia ja se antaa mahdollisuuden myös yleisesti ja yhteiskunnallisesti miettiä energiapolitiikkaa ja kaikkea siihen liittyvää myös tässä seuraavassa asiassa puhumme muun muassa polttoaineiden valmisteverosta ja puhemies sen takia haluaisinkin palauttaa tässä yhteydessä mieleen keskustelua jota viime viikolla kävimme valtiontalouden kehyksistä ja esityksistä muun muassa sen suhteen että maan hallitus on nyt nostamassa bensaveroa haluaisin nyt tässä vielä hämmästellä sitä että kuinka ihmeessä tämä oli mahdollista sillä mehän kaikki muistamme että tietenkin vaaleihin kuuluu se että lupauksista pidetään kiinni ja oli

arvoisa hallitus bensavero on tasavero ei sitä pumpulla kysytä paljonko on tili tai eläke sama hinta se on tasavero ja nyt haluaisin tässä salissa palauttaa mieliin tämän viime viikon keskustelun siitä näkökulmasta miten ihmeessä näin pääsi käymään ja miten tämä on mahdollista ja varsinkin kun ajattelee esimerkiksi suomea kokonaisuutena sen harvaan asuttuja seutuja ja ihmisiä jotka autoa tarvitsevat ja työssä käyvät

arvoisa herra puhemies huoltovarmuus ja omavaraisuus ovat merkittäviä turvallisuustekijöitä ja kuten täällä edustaja mäkipää totesi niin pitäisikin huomattavasti paljon enemmän keskustella näistä asioista siitä mikä niiden tila suomessa on jos kansallisia kriisejä tai ulkoista uhkaa joudumme jossain vaiheessa kokemaan toivoisinkin nyt kun tässä hieman tätä asiaa parannellaan ja tuodaan lisävelvoitteita tuontiöljy yhtiöille että jatkossa tulisi sellainen tilanne jossa voitaisiin käydä asiallinen ja laaja keskustelu siitä mikä on suomen todellinen huoltovarmuus ja omavaraisuus

esimerkiksi juuri mainittu timo soini syytti keskustan sipilää ideasta nostaa bensaveroa ja kertoi että siitä kärsivät työttömät ja vähävaraiset sekä jokainen työssään autoa tarvitseva duunarista maatalousyrittäjiin maalta pakeneminen jatkuu tällaisia arvoisat perussuomalaiset puhuivat ennen vaaleja vaalien jälkeen tapahtuu toista tätä vastuuta minä peräänkuulutan ja kyllä minä huomasin että on täällä keskustallakin ollut ennen vaaleja tämänkaltaisia äänensävyjä esimerkiksi

hienoa että hallituspuolueen kansanedustajat tukevat toisen hallituspuolueen ministeriä ja puheenjohtajaa mutta täytyy sanoa että hieman löysää se on kyllä politiikan realismiin kuuluu se että katsotaan niitä asioita mitkä ovat periaatteellisia olleet ja silloin pitää hallituspuolueessa ainakin kestää se että asia otetaan esille ja siitä puhutaan täällä eiväthän näkemykset voi vaihtua muutaman kuukauden aikana mustasta valkoiseen ja se mikä tässä pitää nähdä on se että polttoainevero on tasavero ei siellä mittarilla todellakaan katsota paljonko sitä eläkettä on ja minä toivoisin että tämä lause tulee rehellisesti myös perussuomalaisten suusta

arvoisa herra puhemies todellakin on niin se vastuu mikä on meidän kansanedustajien se kaikkein suurin vastuu mikä meidän pitää kantaa on vastuu omista sanoistamme arvoisa puhemies kun kyse on huoltovarmuudesta niin otanpa nyt tähän liittyvän sitaatin liikennepolttoaineveromme ilman huoltovarmuusmaksuakin on noin kaksinkertainen eun minimitasoon nähden kaikkia polttoaineveroja tulisi laskea jotta kotitalouksien ostovoimaa voidaan parantaa ja teollisuuden kilpailukykyä kohentaa näin sanoi ja vaati puolueen puheenjohtaja nykyinen ministeri soini vain muutamaa viikkoa ennen viime vaaleja siis kun kyse on siitä oliko tavoitteena täällä on puolueita jotka sanoivat että bensiiniverolle ei tehdä mitään mutta täällä on yksi puolue joka lupasi sitä laskea ja lopputulos on nyt se että sadalla miljoonalla se nousee ja keskusta tämän hyväksyy soinin perässä

kun todella kyse on tästä huoltovarmuusmaksusta joka vaikuttaa tähän polttoaineen hintaan niin sen takia mielestäni on oleellista keskustella nyt myös tästä polttoaineen hinnasta yksi asia on kyllä ihmetyttänyt tässä salissa nimittäin viime vaalikaudella eduskunnassa puhuttiin paljonkin polttoaineverosta paljonkin puhuttiin tasaverosta todella niin että siinä bensapumpulla ei kysytä sitä lompakon paksuutta paljonko on tili tai paljonko on eläke kuten

minutkin sai soini uskomaan että tästä perussuomalaiset pitävät kiinni

kyllä minä hieman uskoin että perussuomalaiset pitävät tästä lupauksesta kiinni vain alle vuosi vaalien jälkeen tämäkin lupaus on syöty kyse on siitä onko tässä vaihtoehtoja ainoa vaihtoehto ei ollut tämä ruuan arvonlisävero vaihtoehto olisi ollut laittaa esimerkiksi nämä sijoitusvakuutukset verolle jolla olisi saatu samansuuruinen summa mutta tätä vaihtoehtoa tietoisesti hallitus ulkoministeri soini etunenässä ei halunnut ottaa käyttöön vaan haluaa että bensiiniveroa korotetaan ja duunarit

edustaja hoskonen mutta tähän bensaveroon nyt totean sen että silloin kun puheenjohtaja tuosta puhui niin bensiinin hinta oli pari kolmekymmentä senttiä korkeampi kuin tänä päivänä ja siihen tilanteeseen korotus olisi ollut kyllä kohtuuton mutta nyt kun hinta on rajusti pudonnut on aivan loogista että sitä nostetaan hieman ja sillä korvataan makeisveron tuoton poistuminen jonka eu kielsi käsittämätöntä sinänsä vaihtoehtoja toki on kysyn kuitenkin sosialidemokraateilta te kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista eli kuukausi ennen eduskuntavaaleja ilmoititte teidän ohjelmassanne leikataan indeksikorotuksia niin että kahdeksansataa miljoonaa euroa säästyy valtion julkisia menoja tänä päivänä tiedämme että indeksikorotuksia leikkaamalla ei saada yhtään senttiä koska inflaatio on ollut nollassa ja indeksikorotuksia ei tule teidän vaalilupauksenne oli siis kahdeksansadan miljoonan leikkauskohteesta jota ei ole millä te katatte tänä päivänä vaihtoehtobudjettinne tältä osin autoveron osalta te

vastustitte sen leikkaamista niin kuin hallitus teki se on tuottanut kymmenen viiva kaksikymmentä miljoonaa enemmän kuin olisi teidän mallinne tuottanut teillä on valtava aukko vaihtoehtobudjetissanne ja olette pettäneet täysin vaalilupauksenne

puhemies ei tätä suomea todellakaan puheilla lämmitetä lämmitetä eikä autoja tankata ja niin kuin tässä edustaja edustaja kankaanniemi totesi niin pumppuhinta todellakin siellä huoltoasemilla on hyvinkin laskusuunnassa ja valtion budjetti ja hallitusohjelmahan ovat kokonaisuuksia ja nyt hallitusohjelmahan on nostanut eritoten täällä osiossa biotalous ja puhtaat ratkaisut meidän energiapolitiikkaan haettavaksi aivan uusia linjoja

jollaisia en kyllä ole sdpn avauksissa näiden vuosien saatossa nähnyt vai vai mitä häh mutta huoltovarmuus pitää nähdä osana nimenomaan kokonaisturvallisuutta me olemme todellakin tuonnin varassa ja itämeren kautta eikä siellä kummoistakaan kriisiä välttämättä tarvita jotta siellä tuonti voi häiriintyä ja ihmeen sitkeästi edelleen suomi on euroopan unionin kanssa kiinni fossiilitaloudessa ja se mitä edustaja hoskonen sanoi tästä turpeen käytöstä on aivan totta se on kotimaista hitaasti uusiutuvaa mutta täysin kotimaista energiaa ja uusiutuvaa toisin kuin kivihiili toisin kuin öljy ja mainitsenpa edelleenkin että sitä öljyä porataan hyvinkin kyseenalaisissa paikoissa merenpohjissa herkillä alueilla arktisilla alueilla meillä olisi todellakin varaa muuttaa energiakauppatasetta positiiviseksi nimenomaan kotimaisen energian avulla ja sitä kautta parantaa huoltovarmuutta niin kuin täällä monissa monissa puheissa on todettu
arvoisat edustajat täällä on joukko varsinaisia pyydettyjä puheenvuoroja minä myönnän ne puheenvuorot ja niiden jälkeen sitten jatketaan debatilla

arvoisa herra puhemies todellakin tämä huoltovarmuusasia on tärkeä ja pidän sitä ihan järkevänä että suomi suomi nostaa oman rimansa niin korkealle että pystymme kaikissa olosuhteissa energiataloutemme itse hoitamaan niin hyvin ettei tarvita vieraan apua edustaja mattila äsken puheenvuorossaan tämän turpeen nosti hyvin esille on aivan käsittämätön tilanne suomessa että kansakunta ostaa melkein kymmenellä miljardilla eurolla vuodessa energiaa ja samaan aikaan aktiivisesti tehdään töitä kaiken maailman viherpipertäjät yrittävät tehdä kaikkensa että kotimaisen energian käyttö estetään esimerkiksi kotikunnassani ilomantsissa on toistasataa ihmistä joutunut työttömäksi tämän järjettömyyden edessä valtava määrä ihmisiä he ovat työttömyyskortistossa urakoitsijat ovat lopettaneet ja jokainen laskin yhtenä iltana ihan paperilla kuinka paljon tämä maksaa suomen valtiolle traktoriyksikkö joka tekee turvesuolla työtä suomalaisen energian hyväksi maksaa vuodessa veroa suurin piirtein kaksikymmentätuhatta euroa kaikkine kuluineen suomen valtiolle joko veroina tai veroluonteisina maksuina ja muina maksuina arvonlisäverona ja niin edelleen ja tämä meillä kielletään ja samaan aikaan maksetaan ulkomaille kymmenellä miljardilla energiarahoja eihän tässä ole mitään järkeä ja sitten täällä vielä ihmetellään sitä että kaksi senttiä nousee polttoainevero se on selvä asia pitää nyt jokaisen ymmärtää kansanedustajana ja kampanjoita käyneenä että vaalipuheet ovat vaalipuheita vaaliohjelmat ovat vaaliohjelmia mutta hallitusohjelma on se jonka mukaan mennään edustaja pia viitanen on tässä talossa varmasti yksi kokeneimpia siinä mitä on torilla puhunut tammelassa ja mitä on sitten varmaan yhtä lähellä tosiaan kuin yö ja päivä tai juhannus ja joulu mutta ei siihenkään ole politiikan teko teiltä loppunut ihmettelen vain noita kielikuvia että kaksi senttiä meinaa kaataa maailman ja samaan aikaan kymmenellä miljardilla ostetaan velkaiseen maahan energiaa kyllä teillä pitää ainakin mittasuhteissa olla pikkuisen järkeä tällaisessa

arvoisa herra puhemies huoltovarmuuden turvaaminen on tietysti tärkeä asia mutta sosialidemokraatit tuntuvat näkevän tärkeäksi puhua tässä yhteydessä myös eri puolueiden vaaliohjelmista ja siitä mitä ollaan tehty ja mitä ei tässä tulee mieleen vanha lastenlaulu maailmassa monta on ihmeellistä asiaa ja ne hämmästyttää kummastuttaa pientä kulkijaa luulin että se on lastenlaulu mutta se taitaakin olla sosialidemokraattien vappulaulu niin moni asia teitä hämmästyttää ja kummastuttaa suorastaan hämmentää ja mitä ollaan tehty niin kuin te hyvin tiedätte aina kaikki on vaihtokauppaa jotain saa jotain täytyy antaa autoveroa lasketaan tuntuvasti oli yksi perussuomalaisten tavoitteista kehitysapua leikataan kolmesataa miljoonaa mitä te olette pitäneet täysin epäinhimillisenä mutta se oli meidän linjauksen mukainen teko

tiedetään mikä on sosialidemokraattien linja niin suuressa kysymyksessä kuin esimerkiksi maahanmuutto pakolaistilanne joka on miljardiluokan kysymys monta kertaa suurempi kysymys kuin mikään bensavero tai edes autovero miljardiluokan kysymys ottakaa siihen kantaa ja tulkaa sitten puhumaan meille lisää

puhemies tässä ei liene kovin paljon tarpeen todellakaan käydä laajempaa budjettikeskustelua varsinkin kun tässä muun muassa edustaja mattila käytti aivan erinomaisen puheenvuoron syyllistyn kuitenkin siihen itsekin toteamalla että tässä tämä pieni polttoaineen hinnankorotus on yksi vaihtoehto ja käypä vaihtoehto tässä kun viime kädessä nyt budjettia tasapainotetaan edustaja kankaanniemikin puheenvuorossaan viittasi että tässähän on myöskin tämä katto että jos hinta nousee niin tähän kysymykseen sitten sitten palataan varmasti on niin että että kun talouden tilanne on tällainen niin meidän pitää näihin suuriin talouden kysymyksiin talouskasvuun yhteiskuntasopimukseen asettaa painopiste kun katson tätä vaihtoehtobudjettia niin liikkumavara on aika olematon todellisia vaihtoehtoja kuitenkaan suuressa mitassa hallituksen linjaan ole

herra puhemies kohtuullisen pitkällä parlamentaarisella urallani en olisi uskonut näkeväni sellaista päivää puhemies en olisi uskonut näkeväni päivää että perussuomalaiset tässä salissa syvään rintaääneen puolustavat bensaveron korotuksia syvään rintaääneen minä toivon että nämä pöytäkirjat vielä joskus pengotaan ja katsotaan ja luetaan ja hämmästellään on muuten aihetta hämmästellä ja kummastella uskoisin että kovin kevyeen sävyyn se äänestäjä siellä tammelantorilla tai muualla

eli nämä äänestäjät siellä tammelantorilla eivät varmasti puhemies ota kovin kevyesti sitä asiaa että täysin päinvastoin kuin perussuomalaiset ennen vaaleja lupasivat he toimivat ja vieläpä puolustelevat kovinkin kevyeen ja naureskelevaan sävyyn näitä petettyjä lupauksia aivan kuten edustaja lindtman täällä aiemmin sanoi niin kyllä siinä vaiheessakin siinä vaiheessakin tietenkin ihmetytti kun toisin kuin luvattiin kreikkaan sitten annettiin kolmas tukipaketti sitähän täällä yleisesti nimitetään soini ykköseksi luulin että tässä oli kaikki mutta kun nyt sitten täällä puolustellaan jo bensaveron korotuksia niin kyllä tässä silloin on aihetta tähän salidebattiin toden totta

lähimmäisestä ei anneta väärää todistusta lähimmäisestä kun puhutaan vaikkapa sdpn vaihtoehtobudjetista niin me emme koskaan siinä emmekä ennen vaaleja ole tehneet sellaista linjanvetoa että me leikkaisimme kaikista vähimmäisetuuksista päinvastoin tietenkin kun perussuomalaisetkin ennen vaaleja kantoivat huolta ostovoimasta nyt he paitsi tekevät indeksileikkauksia leikkaavat pienituloisempien ostovoimaa sosiaaliturvaa vieläpä sitten nostavat

kyllähän tämä polttoainekysymys on mitä tärkeimmässä määrin huoltovarmuuskysymys ja siihen liittyvä hintakysymys on on myös osa sitä nyt kyllä edelleen muistutan sosialidemokraatteja teidän vaalilupauksestanne kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista kahdeksansataa miljoonaa indeksien korotusten leikkauksia missä ne tänä päivänä ovat teidän lupauksenne on on petetty viime vaalikaudella te ette tehneet oikeastaan mitään muuta kuin alensitte rajusti sosialidemokraattien ehdotuksesta yhteisöveroa niin rajusti että tänä päivänä sitten maksetaan mahtavia osinkoja se on oikeastaan ainoa työn tulos mitä teiltä neljässä vuodessa tuli ette te tätä huoltovarmuusasiaakaan varmaan paljon miettineet kaiken kaikkiaan palautan vielä sen asian tosiasian että silloin kun timo soini lupasi että polttoaineveroihin ei kosketa bensiinin hinta oli monta kymmentä senttiä korkeammalla kuin tänä päivänä

se puuttuva osa jonka eu komissio jostakin järjettömästä syystä kielsi ottamasta makeisverona tämä on vaihtoehto jota nyt käytettiin ja mielestämme se on ihan käypäinen malli vaikka se on totta kai kipeä niille jotka joutuvat ja meille kaikille jotka joudumme sen maksamaan mutta se on se on nyt tähän sopiva kun hinta on näin alhaalla ja niin kuin edustaja ala nissilä totesi siinä on tämä katto kun hinta nousee kahdeksankymmenen dollarin yläpuolelle

kyllä perussuomalaisilla itsellään tuntui olevan kovastikin vaihtoehtoja ennen vaaleja näille bensaveron korotuksille te halusitte muun muassa verotusta mutta teittepä senkin esityksen niin että soinin oma säätiö olisi jäänyt näiden suursäätiöiden verotusten ulkopuolelle teillä oli silloin vaihtoehtoja on jännä asia puhemies että näin vaalien jälkeen perussuomalaisten vaihtoehdot loppuvat he ovat kokoomuslaisen politiikan jatke ja sanotaan että ei ole vaihtoehtoja leikataan köyhiltä leikataan sosiaaliturvaa leikataan koulutuksesta tehdään huonoa talouspolitiikkaa nostetaanpa vielä bensaveroa ja tehdään kreikan tukipaketteja

puhemies voi tätä populismin määrää en ole edelleenkään kuullut tästä huoltovarmuudesta nimenomaan sdpn vaihtoehtoa siihen millä tavalla lähdetään rakentamaan uutta energiapolitiikkaa suomeen mikä on kirjoitettu sinne hallitusohjelmaan joka on kokonaisuus tuon koko talousarvion kanssa kyllä minä suureen rintaääneen puolustan sitä hallitusohjelman kokonaisuutta energiakäänteen tekemistä suomeen ja minua todellakin kiinnostaa kotimainen energia ja sitä kautta saatava työllisyys ja verotulot tälle kansantaloudelle siis ei se lämpö tule patterista vesi hanasta eikä ruoka kaupasta näin se vain on eli energiapolitiikassa pitää etsiä aivan uusia avauksia joihin nyt on tässä uudessa hallitusohjelmassa mahdollisuus nimenomaan siinä osiossa kun puhutaan biotaloudesta ja puhtaasta ratkaisusta tällaista teillä ei arvoisa sdp ole ollut vaaliohjelmissanne eikä vaihtoehtobudjeteissanne mukana ja lopuksi vielä senkö tälle eulle ja eu politiikan ymmärrykselle mahtaa että menivät sen makeisveron kieltämään tässä on jouduttu sitten aivan oikein hakemaan uusia ratkaisuja asialle ja tekemään niitä uusia ratkaisuja nimenomaan sen pumppuhinnan ollessa matala ja siihen on valmius palata jos öljyn hinta barrelilta tulee tulevaisuudessa nousemaan

arvoisa herra puhemies on todella tärkeätä että me pidämme suomalaisesta huoltovarmuudesta kiinni meillähän on kansainvälisestikin katsoen erinomaisen hyvällä tasolla huoltovarmuus ja sen takia tämänkaltaiset esitykset ovat ovat kannatettavia tosin on syytä muistaa että huoltovarmuusmaksut maksetaan joka päivä siellä bensapumpulla arvoisa arvoisa puhemies minun täytyy vähän kyllä liittyä näihin pia viitasenkin mainitsemiin hämmästyksiin tässä että kun viime vaalikaudella täällä perussuomalaiset niin innokkaasti puhuivat tästä polttoaineverosta ja kovasti olivat sitä mieltä että bensan hintaa pitäisi saada alas niin nyt kun tästä olisi hyvä mahdollisuus keskustella tämän asian yhteydessä kun tämä tähän relevantisti liittyy täällä perussuomalaiset haluavatkin puhua aivan muista asioista täällä haluaa edustaja kankaanniemi puhua leikkauksista ja edustaja elo halusi puhua maahanmuutosta ei tämä olisi tullut kuuloonkaan viime kaudella kyllä viime kaudella tällaisessa tilanteessa edustaja turunenkin olisi jo nyt pyytänyt vastauspuheenvuoroa nimenomaan bensaverosta arvoisa puhemies on toki niin että hallitusohjelma on aina eri puolueiden välinen kompromissi eikä tietenkään mikään puolue sinne aina sellaisenaan omaa ohjelmaansa saa mutta tässä salissa on yksi henkilö joka muistutti meitä vaalilupausten merkityksestä hän totesi

näin sanoi timo soini vain muutamaa viikkoa ennen vaaleja edustaja mattila

arvoisa puhemies en ollut hallitusneuvotteluissa siinä vaiheessa kun hallituksesta neuvoteltiin hallitusohjelmaneuvotteluissa kyllä olin niin että olen jäävi vastaamaan siihen pyrkikö perussuomalaiset vakavasti hallitukseen mutta hallituksessa

käyttää kyllä hiukan samanlaisia termejä kuin edustaja viitanen minä olen ihan oikeasti hämmästynyt olen ihmeissäni kun te puhutte säätiöitten verottamisesta minä istuin viime vaalikaudella lakivaliokunnassa käsittelemässä

säätiölakia jossa oli mukana myöskin säätiöitten verotus sosialidemokraatit eivät halunneet suursäätiöitä verolle se olisi ollut viime vaalikaudella mahdollista tätä vaalikautta ei ole vielä loppuun katsottu mitä tulee tähän huoltovarmuusasiaan jota maksetaan siellä mittareilla niin kyllä minun mielestäni on niin että jos kuluja on kymppi ja rahaa on yhdeksän euroa eli se yksi euro pitää jostakin saada niin jos on pakko se jostakin ottaa mieluummin ei oteta sitä köyhiltä opiskelijoilta vammaisilta sairailta ja niin edelleen koska öljyn maailmanmarkkinahinta on todellakin niin alhaalla minä sanon että se on pieni korotus väliaikainen korotus tämä kaksi senttiä bensalitran hinnassa niin että se on oikeudenmukaisempi kuitenkin kuin ottaa niiltä kaikista vähäosaisimmilta mikä olisi tämä edustaja viitasen vaihtoehto

kyllä sosialidemokraattien vaalilupauksissa oli paljon sellaista mitä te ette ole vaihtoehtobudjettiinne enää pystyneet sisällyttämään ja se merkitsee sitä että te olette velkaannuttamisen tiellä vaihtoehtonne kautta te esimerkiksi esititte pohjoismaista rahoitusveroa marras joulukuun vaihteessa millään olisi tämän vuoden budjetin katteeksi saatu sitä kaksisataakolmekymmentä miljoonaa euroa eli teidän vaihtoehdoltanne on pohja pudonnut pois mitä tulee tähän polttoainehuoltovarmuuteen ja polttoainekysymykseen niin mielestäni fossiilisen polttoaineen eli öljyn eli bensan verotuksen pitäminen hieman korkeammalla tasolla ja kotimaisten uusiutuvien polttoaineiden suosiminen on juuri oikeaa talouspolitiikkaa oikeaa ympäristöpolitiikkaa sama oli autoveron alentamisen perustana nyt meille on tullut kymmeniätuhansia uusia vähäpäästöisiä ympäristöystävällisiä ja turvallisia autoja sen ansiosta että hallitus päätti alentaa autoveroa ja

esimerkiksi velkaa tuli julkiselle sektorille viime vaalikauden aikana kaksikymmentäyhdeksän miljardia euroa kun kaikki lasketaan mukaan ja tämän hallituksen aikana on pudottu siitä kaksi miljardia per vuosi eli kuutisen miljardia vähemmän näin edustaja viitanen laskekaa asiat oikein ja olkaa rehellisiä
edustaja vähämäki hyvä olisi jos puheenvuoroissa esiintyisi kuitenkin edes sana

todellakin tässä asiassa keskeistä on se että pystymme lisäämään omaa polttoainetuotantoamme kansallisesti se on se on se keskeinen asia itse asiassa tässä sinänsä hyvässä mutta ehkä hieman polveilevassa keskustelussa ei ole huomioitu sitä että meillähän on kaksi loistavaa biopolttoaineitten jalostajaa suomessa st yksi sekä neste ja itse asiassa laajentaa jatkuvasti suomessa muun muassa kajaaniin cellunolix bioetanolitehtaan laajennus on yva vaiheessa nyt

näkisin näin että nämä nesteen sekä uudet innovaatiot tulevat tulevaisuudessa laskemaan polttoaineittemme hintoja täytyy tässä salissa myöskin huomioida ja tässä keskustelussa haluaisin antaa oman kunnioitukseni st yhden pääomistaja mika anttoselle joka tänä päivänä on ilmoittanut tekevänsä yhden miljoonan vuosittaisen lahjoituksen pienituloisten perheiden lasten liikunnan tukemiseen ja tämä on huomattava summa kyllä että kyllä meidän biopolttoaine ja polttoainetehtaamme ovat hyvässä tuloskunnossa tällä hetkellä ja uskoisin että se heijastuu myöskin kansalaisille tulevaisuudessa koetetaan vain jatkuvasti edelleen kasvattaa sitä ja kun olikin tämän hallituksen yksi keskeinen tavoite tämä biotaloustukijalka niin koetetaan kasvattaa sitä tukijalkaa

arvoisa puhemies kiinnitin huomiota edustaja turusen lupaukseen että tämä polttoaineveron korotus olisi väliaikainen haluaisin nyt vielä siitä vahvistuksen kun hän kuitenkin on myöskin talousvaliokunnan puheenjohtaja pitääkö tämä paikkansa että tämä on nyt väliaikainen viime kaudella kun kdkin oli hallituksessa korotimme tosiaan myöskin polttoaineveroja ja se ei ollut meikäläisen mieleen koska minäkin katson huoltovarmuusnäkökulmasta tärkeäksi että meillä on myöskin täällä kotimaassa toimiva kuljetusala ja se on tosiasia että maanteiden tavaraliikenne on täysin riippuvainen dieselöljystä nyt siteeraan erästä perussuomalaista kansanedustajaa joka viime kaudella moitti niitä korotuksia hän sanoi näin että eikä korvaavaa polttoainetta ole näköpiirissä onkos nyt tilanne muuttunut näin radikaalisti muutamassa vuodessa tämän suhteen yritimme silloin kd esitti viime hallituskaudella että olisi luotu kuljetusalan yrityksille tällainen palautusjärjestelmä mutta silloin törmättiin siihen että verohallinnolla ja ja vmllä oli niin erilaiset hallinnolliset tietojärjestelmät että tällainen palautusjärjestelmä verotilin kautta ei olisi kuulemma onnistunut mutta kysyn nyt hallituksen edustajilta onko tämä käynyt teillä mielessä koska tällaisen palautusjärjestelmän kautta pystyisimme turvaamaan myöskin sen että suomessa on tulevaisuudessa toimivia kuljetusalan yrityksiä ja kannattavia sellaisia jotka tuottavat verotuloja

sanoin että tämä on väliaikainen koska on sovittu siitä että jos öljyn raakahinta nousee yli kahdeksaankymmeneen taalaan barrelilta niin silloin tämä tarkastellaan kysymys on siitä että tämä kaksi senttiä per litra on helpompi hyväksyä nimenomaan sen vuoksi että öljyn maailmanmarkkinahinta on näin alhainen eli se ei kirpaise sitten paljonkaan mutta jos pumppuhinta maailmanmarkkinahinnan vuoksi nousee nousee tämän rajan yli niin niin sitten tämä ei ole enää voimassa mutta se on tässä vaiheessa kuitenkin paljon parempi parempi tapa kuin se että sitten tulonsiirroista otetaan tämä tarvittava rahamäärä mikä olisi käytännössä tarkoittanut sitä huonompiosaisten ihmisten lisäkuormittamista

puhemies olen kyllä lukenut näitä sitaatteja matkan varrella ja tämä on ihan kauheaa katseltavaa äänestäjän kuluttajansuojan kannalta ihan tosissaan perussuomalaiset vielä ennen vaaleja te halusitte että polttoaineveroja tulisi laskea jotta kotitalouksien ostovoimaa voidaan parantaa te puhuitte että tämä on tasavero tämä on tuhoisa nämä kaikki on kuultu ja se mikä tässä nyt on mielenkiintoista arvoisa puhemies on täällä vedotaan siihen että on reilumpaa tehdä tämä kuin vaikkapa leikata pienituloisilta köyhiltä opiskelijoilta työttömiltä lapsiperheiltä eläkkeensaajilta niin tämä hallitushan on leikkaamassa juuri näiltä tämähän on hallituksen arvovalinta että te leikkaatte juuri näiltä ja lisäksi te lisäätte bensan hintaa samaan aikaan hallituksen ja perussuomalaisten arvovalinta menee niin että autoveroa on varaa laskea parisataa miljoonaa nämä ovat arvovalintoja samaan aikaan perussuomalaiset ja hallitus valitsevat että ei laajenneta veropohjaa esimerkiksi aliverotettuun finanssisektoriin ollaan melkein tuomassa eduskuntaan

ollakin on on puhemies kyse arvovalinnoista kuten yritin sanoa mitä sitten tulee täälläkin mainittuun sosialidemokraattiseen vaihtoehtoon me otamme vähemmän velkaa kuin tämä hallitus ottaa ja se johtuu siitä puhemies että tekisimme erilaisia arvovalintoja reilumpaa verotusta emme laiminlöisi työllisyyden hoitoa minkä hallitus tekee

puhemiehen toivomuksesta lausun sanan huoltovarmuus ja yhdyn edustaja vähämäen kiitoksiin ja huomioihin siitä miten miten hyvällä tolalla lupaavaa on suomalainen biopolttoainetuotanto siihen lisäksi kannattaisi vielä huomioida huoltovarmuusnäkökulmasta se että sähköistä liikennettä josta tulee viimeistään seuraavan vuosikymmenen valtava trendi tulisi suomessa edistää suomessa on suuria yhtiöitä jotka ovat valmiita siihen investoimaan mutta hallitus ei tee mitään sähköisen liikenteen edistämiseksi

arvoisa puhemies itsekin aloitan sanalla huoltovarmuus ja ajattelin myös puhua vain ja ainoastaan siitä ensiksi toivon että niin kuin tulevienkin hallitusten ohjelmassa sana huoltovarmuus on isolla ja se on myös isolla sinne alleviivattu koska viime tammikuussa suomi meinasi pakkasten aikana paleltua johtuen siitä että emme ole pitäneet huolta tähän liittyen tein itsekin kirjallisen kysymyksen koskien sitä miten hallitus aikoo suomessa hoitaa tuotantolaitosten kapasiteetin varmistamisen myös poikkeustilanteissa tammikuussa olimme hyvin lähellä tätä tilannetta ja kyse oli vain pakkasista on myös tosiasia että olemme riippuvaisia tuontisähköstä ja että oman polttoainetuotannon pitää olla aina kunnossa on hienoa että st yksi niminen yhtiö tukee lasten jääkiekkoa mutta samaan hengenvetoon pitää muistaa että st yksi sai myös valtion tukea yhdeksän pilkku viisi miljoonaa uusimpaan hankkeeseen joka sekin on kannatettava mutta miten hallitus aikoo todella edesauttaa uusien investointien syntymistä energiatuotantoon suomessa ja miten huoltovarmuus on siinä mukana

arvoisa puhemies huoltovarmuus on tärkeä asia johon palaan hetken päästä nyt kun kuuntelee sosialidemokraattien puhetta niin täytyy kysyä haluatteko te ihan tosissaan että suomessa on hallitus jossa ei ole kuin yksi puolue ja sen puolueen nimi on perussuomalaiset te puhutte niin kuin hallituksessa ei olisi kuin yksi puolue perussuomalaiset vaikuttaa siltä että te haluatte tällaisen hallituksen suomeen jossa on yksi puolue perussuomalaiset te ette arvostele hallitusta te arvostelette arvostelette perussuomalaisia mutta tämmöinenkin tilanne varmasti jatkossa voi voi täysin olla mahdollista ja mitä sitten tulee edustaja skinnariin hän on minun mielestäni tässä keskustelussa nyt edustanut edustanut niin sanottua fiksua kaveria fiksua kaveria koska tammikuun seitsemäs päivä oli äärimmäisen kriittinen päivä suomelle ja hyvällä tuurilla selvisimme siitä päivästä niin että sähköt riittivät suomessa siinä oli monta sellaista onnenkantamoista yksi oli niistä se että venäjällä oli pyhäpäivä me saimme sieltä sähköä ja toisaalta onnenkantamoinen oli se että me saimme myöskin lännestä sähköä meillä oli lähellä sellainen tilanne että sähkö ei olisi riittänyt riittänyt suomessa silloin meidän olisi täytynyt ajaa teollisuutta alas tai kulutusta muutenkin vähentää ja sillä olisi ollut kansantaloudelle erittäin suuri merkitys meidän on opittava tästä tammikuun seitsemännestä päivästä niin että meidän täytyy turvata turvata sähkönsaantia siihen liittyy sähkön siirron osalta lännestä lähinnä suomen ja ruotsin välinen siirto ja sitten omaa kapasiteettia täytyy olla mutta meidän täytyy olla myös varustautuneita siihen kuinka ja miten me vähennämme sitten sähkönkulutusta semmoisessa tilanteessa

puhemies aivan aluksi tästä huoltovarmuudesta täytyy todeta se että kyllä on niin että meidän täytyy etsiä aivan uutta energiapolitiikkaa aivan uudenlaisia ratkaisuja jotka nimenomaan tukevat jatkossa sitä huoltovarmuutta jota me tarvitsemme ja siinä on olennaisena osana kotimainen energia ja sen tuotannon turvaaminen mutta sitten petetyistä vaalilupauksista mitenköhän minusta tuntuu että oliko se sdp vai oliko se hallitus vai kuka viime kaudella joka lupasi luoda satatuhatta uutta työpaikkaa miten kävi ja meni satatuhatta työpaikkaa ehkä siitä unohtui sitten se etumerkki siitä hallitusohjelmasta mutta edustaja viitanen hallitus on nimenomaan sitoutunut myöskin talouden tasapainottamiseen ja ja mitä täällä nyt edustaja östman sitten totesi siitä korvaavasta polttoaineesta hitaasti ne vain näköjään syntyvät siinä fossiilisessa polttoaineessa ollaan kiinni ja kyllä minä siitä syytän edellisiä hallituksia edellisiä eduskuntia että ei olla etsitty niitä ratkaisuja joilla fossiilitaloudesta päästään ihan aitoon biotalouteen kiertotalouteen ja otetaan niitä askelmerkkejä mutta onneksi nyt on sellainen hallitusohjelma jossa on biotalous ja puhtaat ratkaisut nostettu aivan strategiseen

edustaja harakka moitti täällä että vähäpäästöisiä autoja tuodaan markkinoille no kyllä kai se on enemmän ekoteko että on vähempipäästöisiä autoja nimenomaan matkalla tästä fossiilitaloudesta pois ja ennen kaikkea minä nyt kuitenkin vielä peräänkuuluttaisin sitä että kun täällä sdp moittii tästä polttoaineveron nostamisesta niin minä olen monta kertaa kysynyt sitä missä on tämmöinen teidän vaihtoehtoinen ja uusia ratkaisuja etsivä energiapolitiikkanne kukaan ei ole maininnut sanaakaan tässä salissa tässä keskustelussa siitä

nyt menemme listan mukaan jotta pääsemme asiassa eteenpäin

tässä on nyt puheenvuoroissa tullut tämä vakava talviongelma eli meidän energiahuolto on haavoittuva nimenomaan kovilla pakkasilla ja niin kuin edustaja turunen totesi niin meillä oli hyvää onnea tänäkin talvena että selvisimme niistä eli tämä huoltovarmuus ja teollisuuden ja myös

puheenjohtaja rinteen puheenvuoroa kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista silloin sosialidemokraatit ilmoittivat että he he ajavat neljän miljardin euron lisäsopeutusta kolme miljardia heti vaalikauden alussa ja viimeinen miljardi keväällä kaksituhattaseitsemäntoista ja miljardi verokiristyksiä

tämä indeksien jäädytys toisi tämän mukaan teiltä kahdeksansataa miljoonaa ja se on siis poissa käytöstä koska koska sitä kautta ei ole saatavissa mitään mitä ne työllisyyttä tukevat sosiaaliturvan rakenneuudistukset ovat joita te ajatte kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron säästöillä

mikäli haluaa jatkaa edustaja joona räsänen
arvoisa puhemies tässä kun keskustellaan todella tästä huoltovarmuudesta niin täällä useampi edustaja muun muassa edustaja skinnari on käyttänyt erittäin hyviä puheenvuoroja myös edustaja turunen on viitannut siihen että kyllä kun katsotaan nimenomaan tätä huoltovarmuutta ja esimerkiksi meidän energiansaannin varmuutta niin on erittäin keskeistä että meillä on on kuitenkin jokainen päivä sellainen että täällä suomessa pystyvät niin teollisuus kuin sitten kotitaloudet pärjäämään ja siitä päästään minusta tähän kun edustaja kankaanniemi moitti että sosialidemokraatit olisivat jotenkin arvostelemassa sitä että meillä esimerkiksi esimerkiksi uusia energiantuotannon muotoja kehitetään ei suinkaan me olemme kannustaneet ja toivomme hallitukselle sinne hyvää menestystä että suomessakin päästäisiin pikkuhiljaa sellaiseen sellaiseen malliin että meillä tämä omavaraisuus myös energiantuotannossa lisääntyisi koska se on tästä huoltovarmuuden näkökulmasta erittäin keskeinen kysymys mutta sitten kun tätä keskustelua muuten on kuunnellut ja on ollut tämä bensaverokysymys ja muut niin tämä varmaan kertoo siitä että on meillä syytä tässä salissa pitää huolta vähän tästä politiikankin huoltovarmuudesta kyllä se kyllä se näin on että toivon mukaan meistä jokaista hieman kiinnostaa se mitä me olemme ennen vaaleja sanoneet ja sitten se toteutammeko me niitä sanomisia täällä päätöksentekijöinä oli sitten mikä tahansa puolue kysymyksessä niin toivoisi että se jokaisella kuitenkin takaraivossa jyskyttää senpä takia on kyllä ihmeellistä esimerkiksi tämän bensaveron kohdalta että niin paljon kyllä siitä perussuomalaiset kohkasivat ennen vaaleja mutta sitten nyt täällä onkin jo toinen ääni kellossa että ei se ei se mitään pahaa tee ja kun on hinta niin alhainen niin kyllä sieltä voi muutaman sentin ottaa ja sitten sanotaan että vaihtoehtona olisi ottaa näiltä pienituloisilta vielä lisää mutta kun senkin te teette jo nyt

arvoisa herra puhemies jos tästä energian omavaraisuudesta eduskunnassa käydyn kiivaan keskustelun jälkeen otettaisiin lisäenergiaa puheiden voimasta ja sanojen määrästä niin uskon että me emme joutuisi tällaisiin tammikuun pakkasiin vaan pystyisimme tuottamaan yhden ydinvoiman verran poliittista keskustelua hyvä että huoltovarmuudesta puhutaan hyvä että sen osalta myös toimitaan omavaraisuusasteen lisääminen on niin kuin tässä useammassa puheenvuorossa on tullut perusteltua kun puhutaan fossiilisista polttoaineista siirtymisestä uusiutuviin kotimaisiin energianlähteisiin keskeinen huoltovarmuuskysymys erityisesti talvella tammikuun pakkasilla tai muinakaan aikoina suomi ei saa pysähtyä sen takia että meillä ei ole omaan energiatuotantoon tarvittavaa energiaa oman puheenvuoron ytimen haluan tuoda myös tämän puolustuspolitiikan näkökulmasta huoltovarmuuskysymys on meillä ensisijaisen tärkeä suomihan on käytännössä logistisesti saari suomeen tuotavista hyödykkeistä kahdeksankymmentä prosenttia tulee meriteitse laivakuljetuksilla itämeren kautta ja ulkomaille suuntautuva vienti kuljetuksina meriliikenteen kautta on yli yhdeksänkymmentä prosenttia kuljetetaan sillä sitten polttoaineita tammikuun pakkasilla tai kriisiaikoina kotimaisen

arvoisa herra puhemies aloitin ensimmäisen puheenvuoroni toteamalla että huoltovarmuus on hyvin tärkeä asiana kun puhumme ylipäätään energian saatavuudesta on hyvä käydä laajaa keskustelua ja tässähän riittänyt mielestäni edustaja räsänen aika oivallisella tavalla kiteytti että samaan aikaan tulee keskusteltua myös politiikan huoltovarmuudesta joka on äärimmäisen tärkeä asia tietenkin uskottavuuden kannalta siksi puhemies tähän loppuun haluan vielä noin aika monennen kerran todeta ettei pöytäkirjaan nyt sentään jäisi väärää todistusta lähimmäisestä kyllähän sdpn vaihtoehtobudjetti joka on täysin linjassa ohjelmamme kanssa lähtee nimenomaan siitä hyvin taloudellista varmuutta lisäävästä seikasta että ottaisimme vähemmän velkaa kuin hallitus ottaa tämä hallitushan velkaantuu enemmän kuin edellinen taas tänä vuonna ja ja näin näin vain mennään väärää tietä sinänsä samoin tästä veroasiasta haluaisin todeta ettei siitäkään jää väärää käsitystä että sdphän omassa vaihtoehdossaan ei ole nostamassa veroastetta lainkaan me olemme laajentamassa veropohjaa tekemällä sitä reilummaksi ottamalla mukaan esimerkiksi mistä edustaja harakka juuri kertoi että ruotsissa otetaan edistysaskelia sen suhteen tässä on meidän positiivinen ja myönteinen

arvoisa puhemies olisin kyllä odottanut vähän erilaista keskustelua tästä energiahuoltovarmuudesta mutta se tuntuu olevan niin kaukainen asia että ruvettiin puhumaan kaikkea muuta jos olemme todellisen kriisin partaalla ja ja jos muutkin maat ovat niin kuten täällä mainittiin tämä energia kyllä saattaa tulla ajankohtaiseksi keskusteluksi koska tiedetään että jos muutkin maat joutuvat kriisin keskelle niin ne havittelevat myös energiaa ja tiedämme että kun me olemme täällä kaukana pohjolassa niin siinä saattaakin tulla äitiä ikävä ollaan puhuttu tästä omavaraisuudesta niin kuin hallitus on sanonut ja biopolttoaineista ja kyllä vieläkin puhuisin soiden tarpeellisuudesta ja käyttöönotosta kun maassamme on yhdeksän miljoonaa hehtaaria suota ja tällä hetkellä muistaakseni on otettu noin kuusikymmentätuhatta hehtaaria käyttöön niin miksei meillä voitaisi tätä kotimaista energiaa ottaa näihin huoltovarmuusasioihin mutta tämmöisillä keskusteluilla kyllä emme näihin huoltovarmuusasioihin pääse ollenkaan ja toivon että jokainen miettisi todellisuudessa tuolla työhuoneessa mitä tänäkin päivänä itse kukin on tullut taas puhuneeksi

arvoisa puhemies on ihan totta että huoltovarmuudesta pitää tässä yhteydessä puhua ja mielestäni esimerkiksi edustaja skinnari hyvin ansiokkaasti siitä puhuikin mutta kun täällä samaan aikaan esitetään perusteettomia väittämiä niin kyllähän niihinkin täytyy voida vastata kun edustaja mattila kysyi mikä on sosialidemokraattien linja niin kyllähän se on käynyt aivan selväksi että sosialidemokraattien linja on ollut kohti vähäpäästöisyyttä päästöjen vähentämistä autoveroratkaisut sosialidemokraattien johdolla ovat olleet juuri sellaisia että vähäpäästöisyyttä edistetään lisäksi edellinen hallitus pani liikkeelle vaatimattoman mutta kuitenkin merkittävän askeleen siihen suuntaan että että suosittaisiin sähköautoja sähköistä liikennettä ja nyt tämä hallitus on tämän pienen vaatimattomankin hankkeen pannut nurin suhteessa astunut askeleen poispäin mutta edustaja räsänen puhui aivan aivan oikeutetusti tästä politiikan huoltovarmuudesta eli jos nyt vaaleissa kuitenkin arvostellaan tätä vähäpäästöisyyden linjaa ja halutaan että autoilun kustannuksia alennetaan niin onhan se vallan nurinkurista että nyt täällä esiinnytään sellaisena ympäristötietoisuuden

vaan pilkkasitte kaikkia viherpiipertäjiä jotka haluavat päästöjä vähentää ja nyt yhtäkkiä olette löytäneet ekologisen olemuksenne ne ihmiset jotka maaseudulla ajavat vanhoilla isoruokaisilla autoilla ovat nyt teidän toimienne ansiosta menettämässä rahaa entistä enemmän jolloin he toivovat että kunpa olisi jääty aikaisempaan järjestelmään ennen kuin perussuomalaiset olivat vallassa tässä on kyse politiikan huoltovarmuudesta ja tästä joudutte kyllä vastaamaan jos kehtaatte maakunnissa tätä uutta ympäristötietoisuuttanne ääneen julistaa

kyllä me kehtaamme mennä kansan eteen ja todeta että vähennämme valtion velkaantumista me pelastamme tämän valtiontalouden joka teidän teidän edellisten hallitusten jäljiltä on jäänyt siihen tilanteeseen että satatuhatta uutta työtöntä tuli viime kaudella ja lähes kolmekymmentä miljardia uutta velkaa valtiolle ja kunnille

pelastetaan tämä maa ja saadaan huoltovarmuuskin tätä kautta kuntoon se on äärettömän tärkeä asia meidän lapsiemme ja tulevien sukupolvien kannalta emme me me voi tätä maata hoitaa sillä lailla kuin teidän jäljiltä jäi että otetaan velkaa hallitsemattomasti

makeisveron hylkääminen brysselissä johti että tarvitsee etsiä joku keino paras keino ei polttoaineveron korotus ole mutta se on se on sopivin keino tähän tilanteeseen kun se tehdään niin että bensaan pannaan enemmän ja dieseliin ei panna juurikaan korotusta niin silloin se myös ammattiliikennettä kohtelee järkevästi

arvoisa puhemies jotta nyt ei jäisi väärää todistusta eduskunnan pöytäkirjoihin niin todettakoon painavasti se että hallituksen budjetti lisää suomen velkaantumista yli nolla pilkku viisi miljardia euroa vuodessa siis lisää suomen velkaa sen sijaan sdpn vaihtoehtobudjetti vähentäisi suomen velkaantumista kolmesataa miljoonaa euroa tässä näkyy se mihin me pyrimme ja mihin hallitus näistä kauniista sanoistaan huolimatta on suomea käytännön teoissa viemässä ja kun puhutaan vaihtoehdoista

joka on tässä ollut aika hyvin esillä viime päivien panama kohuissa ja ja ylipäätään osingonjaoissa mieluumminkin voisi ottaa valtiolle lisätuloja kuin käydä kaikkein köyhimpien kukkarolla mutta kuten on sanottu hallitus on tällaisen arvovalinnan tehnyt vaikka olemme esittäneet että ruotsin hallitus on ilmoittanut panevansa välittömästi toimeen pankkiveron että tanskassa on sellainen ollut jo useita vuosia ja norjassa sellaista suunnitellaan ja että suomella olisi tässä loistava pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuus ja tämän myötä saadaan esimerkiksi noin kaksisataa miljoonaa euroa valtion

arvoisa puhemies sosialidemokraatit kymmenen vuotta sitten eero heinäluoman esittelystä valtiovarainministerinä oli silloin poistivat varallisuusveron suomen neljältäkymmeneltätuhannelta kaikkein rikkaimmalta ja se vei sata sataviisikymmentä miljoonaa euroa joka vuosi eli tähän mennessä kymmenessä vuodessa on lähes yksi pilkku viisi miljardia mennyt valtiolta verotuloja kenelle kaikkein rikkaimmille suomalaisille rahoitusvero ok ei siinä mitään miksi te ette sitä tehneet jos tanskassa oli jo valmis malli viime vaalikaudella kun teillä oli valtiovarainministeri ja teillä oli monia muita tärkeitä ministereitä olitte kuitenkin toinen johtava hallituspuolue miksi meillä on nyt tilanne että meillä on kumppanina varmaan sama puolue joka ei ole lämmin tälle asialle ja kompromisseja joudutaan tekemään

kahdeksantoista miljardia viime vaalikaudella eli teidän toimenpiteidenne johdosta kunnat velkaantuivat rajusti viime kaudella ja irtisanoivat väkeä ja työntekijöitä lomauttivat ja niin edelleen nyt sellaista ei juurikaan tapahdu kuntataloudesta pidetään huolta ja kuntien palveluista pidetään tätä kautta huolta

puhemies nämä edellisen edustajan puheenvuorot saavat silloin tällöin minut tuntemaan ikään kuin olisin elokuvassa päiväni murmelina moneen kertaan täällä kerrataan sdpn vaihtoehdot mutta jostain syystä eivät mene perille siksi kysyn teiltä arvoisa puhemies tarvitseeko minun jälleen kerran tässä puheenvuorossa kertoa sosialidemokraattien suhde velkaantumisasteeseen tai kokonaisveroasteen nousuun tai muuta koska en haluaisi nyt pitkittää tätä keskustelua sillä että käyn sen moneen kertaan läpi toivoisin että täällä edustajat kunnioittaisivat toistensa puheenvuoroja edes sen verran ettei jatkuvasti toistettaisi niitä virheellisiä kohtia mutta nyt siihen alkuperäiseen puheenaiheeseen huoltovarmuuteen ja sitä kautta tähän bensaveron nostoon eikö nyt kuitenkin ole niin että ennen vaaleja perussuomalaiset sanoivat että bensaveroa ei pidä nostaa päinvastoin sitä pitää laskea eikö niin että nyt näin ei käynyt vaan nyt bensaveroa ollaan nostamassa eikö niin että tämä on sinänsä hämmästyttävää koska ennen vaaleja perussuomalaiset kävivät kallista mainoskampanjaa muun muassa sillä että ei enää tukia kreikkaan ja kuinka ollakaan viime kesänä tehtiin soini ykkönen eli kreikan kolmas tukipaketti eikö niin että tässä on aika monta asiaa jotka ovat nyt täysin päinvastoin kuin mitä luvattiin kansalaisille tuolla toreilla ennen vaaleja siitä oli kysymys kun puhuimme politiikan huoltovarmuudesta

arvoisa puhemies minä haluaisin ensinnäkin kommentoida tätä polttoaineveron nostoa ulkoministeri soinikin teki hyvin selväksi sen että sehän perustui siihen kun eu kielsi sen että makeisveroa emme voineetkaan korottaa satayhdeksän miljoonaa piti kompensoida sillä varmaan hyvin tiedätte että perussuomalaiset eivät olisi halunneet nostaa alvia tai polttoaineveroakaan mitä tulee huoltovarmuuteen haluaisin sanoa sen että hyviä uutisia todellakin että neste oyj haastaa öljynjalostusteollisuutta sillä että se se tarjoaa yhä puhtaampia polttoaineratkaisuja ja näitä uusiutuviin raaka aineisiin perustuvia sovellutuksia meillä suomessa on kyllä osaamista kansainvälisestikin arvostettua ja ja sillä me voimme tätä meidän omaa huoltovarmuuttammekin taata

vielä historiankirjoja varten tällainen oikaisu että edellisellä hallituskaudella oli voimassa pankkivero mutta eurooppalaisten järjestelyiden takia siitä sitten luovuttiin ja juuri sen takia ruotsi haluaa korvata sen omalla mallillaan norja haluaa korvata sen omalla mallillaan näin yhteispohjoismainen yhteistyö siinä tapauksessa varsinkin kun suurimmat pankit danske ja nordea ovat pohjoismaisia on paikallaan ja voimme olla tässäkin asiassa

niitten hyödyt ovat ovat kiistattomia siihen suuntaan pitäisi mennä mutta hallituksessa ei ilmeisesti lueta edes englantilaisia lehtiä eikä ole katsottu sieltä minkälaisen uuden sokeriveron mallin jonka ilmeisesti britannia on nyt saamassa eussa läpi olisimme voineet tuoda suomeen onko teillä tästä jotain valmistelua onko teillä mitään tahtoa haluatteko te tällaisen kansanterveyden puolesta positiivisen veron edes säätää vai haluatteko te vain

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

puhemies tämä esitys tuo useita hyviä muutoksia maantielain ja ratalain muutoksilla mahdollistetaan nykyistä laajemmin myös talousarviorahoituksen ulkopuolisen rahoituksen käyttö tie ja ratahankkeiden toteuttamiseksi lisäksi mahdollistetaan tien tai radanpitäjän osallistuminen muun kuin maantie tai rataverkon rahoitukseen erityisistä syistä kun toimenpiteellä on liityntä tien tai radanpitäjän tehtäviin sähkö ja telekaapeleiden sijoittamisesta tiealueille siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn eräissä ja niin edelleen tienvarsimainosten ja ilmoitusten asettamisessa siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn ja mainosten ja ilmoitusten asettamisedellytyksiä kevennetään kokonaisuudessaan tämä esitys on jälleen erinomainen osoitus siitä että kun johonkin asiaan paneudutaan huolella niin monenlaisia turhia vanhanaikaisiakin säännöksiä voidaan helposti purkaa tämä on taas näitä hallituksen kärkihankkeita joita voi ilolla tervehtiä ne sujuvoittavat elämää keventävät hallintoa ja ja tulevat myös vähentämään byrokratiaa monella eri tavalla

arvoisa herra

on on myönteisiä elementtejä kaksikin kokonaisuutta todellakin tämä että rata ja tiehankkeisiin voidaan etsiä ja saada rahoitusta perinteisen budjettirahan ulkopuolelta helpommin on erittäin tärkeää tulevaisuudessa kun meidän on saatava kuitenkin kannattavia liikenneinvestointeja eri puolilla maata liikkeelle ja löydettävä siihen uusia innovatiivisia välineitä mutta puhemies varsinaisesti haluan kiinnittää huomiota tähän lakiesityksen toiseen osaan siihen että tässä nyt esitys helpottaa yritysten erilaisten tapahtumien järjestäjien ihmisten mahdollisuutta mainostaa tienvarsilla erilaisia tapahtumia siis helpottaen yritysten toimintaa helpottaen kansalaisten arkea tämähän on nimenomaan tavoite hallituksen normien sujuvoittamishankkeessa josta täällä muuten joka päivä nykyisin hallitus tuo esityksiä joilla tämä hanke hanke etenee nykyisen lain yleinen kielto tienvarsimainosten ja ilmoitusten asettamiselle on rajoittanut tarpeettomastikin erityisesti harvaan asutun seudun yrittäjien mahdollisuuksia mainostaa tuotteitaan tai palveluitaan tienvarsimainonnassa riittää siis jatkossa ilmoitus kun vaikka esimerkiksi häätilaisuutta järjestetään niin ei tarvitse ilmoittaa siitä enää lainkaan eli tämäkin riesa riesa poistuu

liikenneturvallisuutta mielestäni lakiesitys ei kuitenkaan tule heikentämään koska liikennevirasto tulee antamaan selkeän ohjeen mainosten muotoon sisältöön ja sijaintiin nähden tällä tietenkin turvataan myöskin päätösten yhdenvertaisuus mainostaminen mahdollistetaan myös valta ja moottoriteiden varsilla turvallisuudesta tinkimättä tilapäisten mainosten ja ilmoitusten kohdalla on esiintynyt epäselvyyttä myöskin vaadittavista luvista ja ilmoituksista ilmoittelua koskevaa sääntelyä ehdotetaan todella muutettavaksi siten että voimassa olevaan lakiin sisältyvä lähtökohtainen ulkomainosten asettamisen kielto poistetaan laista ja mainosten ja ilmoitusten asettamisessa siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn tässä tietenkin digitalisaatio auttaa sähköposti on keksitty ja sitä sitä voidaan käyttää ja se helpottaa kansalaisten arkea ilmoitusmenettelyssä ei enää voimassa olevien säännösten edellyttämällä tavalla arvioitaisi mainosten tarpeellisuutta liikenteen ja matkailun kannalta vaan ilmoitusten ja mainosten asettamisen rajoitukset perustuvat yksinomaan liikenneturvallisuus tienpito ja ympäristönäkökohtiin tilapäisestä tapahtumailmoittelusta tai myöskin vaaleja tai kansanäänestystä koskevasta ilmoittelusta ei vaadittaisi enää erillistä ilmoitusta eli kun maakuntavaalit ja kunnallisvaalit tulevat niin

jos kollegat haluavat laittaa kuviaan tienvarsille ja puihin niin se helpottuu minun kuvaani sinne ei ei enää kannata laittaa ilmoitusmenettelyyn siirtyminen tienvarsimainosten ilmoitusten sekä eräiden sähkö ja telekaapelien sijoittamisessa vähentää yritysten hallinnollista taakkaa myöskin sekä tietysti yritysten kustannuksia siirtymäaikana vuoden kaksituhattayhdeksäntoista loppuun mennessä toimijoille joilla on toistaiseksi voimassa olevina myönnettyjä tienvarsimainonnan poikkeuslupia voi kuitenkin aiheuttaa kustannuksia siirtymäsäännöksen edellyttämien uuden sääntelyn mukaisten ilmoitusten tekeminen esitetty siirtymäaika on pitkä jotta toimijoille ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa arvoisa puhemies toivon että valiokunnassa tämä saa ripeän käsittelyn ja katsotaan todella käytännönläheisestä näkökulmasta millä tavalla voidaan ihmisten arkea helpottaa ja yritystoimintaa edistää eri puolilla maailmaa ja erityisesti myöskin tuolla haja asutusalueilla

puhemies olen erittäin kiitollinen siitä että tämä laki on saatu nytten tälle vaiheelle olen kotoisin sodankylästä siellä alueella sodankylän raudanjoella seipäjärventien varressa olevat yrittäjät ovat tehneet valtavasti töitä tämän asian eteen siellä on muun muassa potkuriparkki joka on joutunut sen potkurinsa poistamaan näkösältä ja heidän pienet lappusensa mainoksensa ovat jatkuvasti olleet esillä että saavatko ne olla siinä vai eivätkö saa olla ja ne on poistettu ja poistettu ja poistettu aina uudestaan tämä on ollut täysin käsittämätöntä ja järjetöntä nyt heidän toimintansa on tämän jälkeen järkevää minä olen tosiaankaan ei sitä yritystoimintaa eikä asutusta niin kovin paljoa ole ja kyllähän ne pienet vähäiset sattuu olemaan ovat ohikulkijoille vain semmoinen mukava piriste että minkälaista siellä on olemassa eli kiitos tästä esityksestä ja varmasti me valiokunnassa tulemme tätä sitten hyvällä mielellä viemään eteenpäin tosin valiokunnassa me varmasti tulemme myöskin huolehtimaan siitä että tässä asiassa huomioidaan ettei liikenneturvallisuus tule vaarantumaan ja ettei tässä kuitenkaan rakenneta ylimääräistä byrokratiaa sillä tämä on byrokratian purkua jos mikä elikkä sitä tarpeettoman turhan byrokratian hoitamista toivottavasti tämä saadaan nytten hoitumaan järkevällä tavalla eteenpäin ja saamme ne pienetkin kohdat sieltä vielä estettyä ettei vain vahingossa joku ylimääräinen säädös jää sinne sisälle muita lapin matkailun kannalta hyviä asioita on myöskin tämä rataliikenteeseen liittyvä asia elikkä esimerkiksi moottorikelkoilla ei ole tällä hetkellä käytännössä pystynyt ylittämään rataverkkoa juuri juuri mistään paikasta nytten tämä lakiesitys antaa mahdollisuuden siihen että pystytään ylittämään rata alueita tosin tässäkin asiassa on huomioitava turvallisuus ja muut vastaavat alueen asiat

mikä on järkevä tapa ja on hyvä että sieltä on tulossa ohjeistuksia sijainnista ja sisällöstä uskon että kyllä suomalaiset hyvien tapojen mukaan nämä asiat tulevat jatkossakin

tällä esityksellä on tarkoitus todellakin yhdenmukaistaa maantielain ja ratalain säännöksiä ja lakien kirjaustapaa maantielain ja ratalain muutoksella mahdollistettaisiin nykyistä laajemmin myös talousarviorahoituksen ulkopuolisen rahoituksen käyttö tie ja ja ratahankkeiden toteuttamiseksi lisäksi mahdollistettaisiin tien tai radanpitäjän osallistuminen muun kuin maantie ja ja rataverkon rahoitukseen erityisistä syistä kun toimenpiteellä on liityntä tien tai radanpitäjän tehtäviin sitten myös tämä että sähkö ja telekaapeleiden sijoittamisessa tiealueelle siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn eräissä tilanteissa on ihan tervetullut muutos kaiken kaikkiaan on kannatettavaa että lakeja ja säännöksiä yleis tie ja ratasuunnitelmien voimassaoloajasta yhdenmukaistettaisiin ja kaikki tämäntyyppiset ratkaisut joita tehdään normien purun nimissä niin että se ei tuo lisää kustannuksia eikä ympäristölle haittaa

aina hyväksi ja siitä pitää antaa hallitukselle kiitosta vuodelta kaksituhattaneljätoista lähtöisin oleva uudistus on käynyt nyt kahdella lausuntokierroksella ja lausuntoja on kertynyt niinkin paljon kuin kahdeksankymmentä nämä kommentit ovat olleet pääsääntöisesti hyvin positiivisia mutta ongelmia yksityiskohdissa on löydetty myös aika monessakin lausunnossa minä itse koen että lakipaketti jonka vaikutuksia on arvioitava huolellisesti huolellisesti huolellisesti meillä liikenne ja viestintävaliokunnan valiokuntakäsittelyssä liikennevirastolle nyt siirrettävän julkisen toimivallanhan tulisi olla kuitenkin teknisluonteista ja ja tarkkaan määriteltyä perustuslailliselta kannalta on haastavaa kuinka paljon harkintavaltaa voidaan siirtää samalla kun varmistetaan hyvän hallintotavan mukainen käsittely valitusoikeuksineen ja itse haluan kyllä myös korostaa ainakin vielä tänä päivänä sitä että liikenneväylien rahoituksen on oltava lähtökohtaisesti talousarviopohjaista joskin kaikki uudet innovaatiot ja rahoituskanavat joita pystytään tänä päivänä käyttämään ja tulevina vuosina hyödyntämään ovat varsin tervetulleita ja ne pitää hyödyntää

arvoisa herra puhemies käsittelyssä oleva hallituksen esitys on mielestäni erittäin hyvä ja kannatettava se purkaa turhaa byrokratiaa mikä on hallituksen iso linja ollut koko tämän vaalikauden ajan

uusi maantie ja ratalaki mahdollistaa nykyistä laajemman talousarviorahoituksen ulkopuolisen rahoituksen käytön tie ja ratahankkeisiin on erittäin meillä on tieverkon ja rataverkon osalta paljon rakentamistarpeita ja on hyvä että monipuolistetaan rahoitusmahdollisuuksia se on tervetullut muutos myös erittäin hyvä muutos on se että sähkö ja telekaapeleiden sijoittamisessa päästään ilmoitusmenettelyyn voin kokemuksesta kertoa että kun ilomantsiin kotikuntaani rakennetaan näinä päivinä tai oikeastaan tulevana kesänä valmistuu koko kunnan kattava valokuituverkko niin uskokaa tai älkää hyvät edustajakollegat se että valokuitukaapelin veto radan ali tietyissä paikoissa taikka sitten maantien varteen tai siltojen hyväksikäyttö kun vedetään kaapeleita kahden kahden kylän välille näiden kaapelien sijoittaminen ja lupien saaminen oli aivan käsittämättömän vaikeaa koneet saattoivat joutua odottamaan kahdeksan kuukautta lupaa yhdeltä insinööriltä joka istuu tampereen toimistolla kahdeksan kuukautta seisoivat paperit hänen pöydällään sitten tuli lupa kaksisataa metriä kaapelia sen tien viereen kaivaa eihän siinä ole minkäännäköistä järkeä se edustaa tsaarinajan hallintoa nykyisen nykyisen digitaalisen ajan myötä hyödynnämme ilmoitusvelvollisuutta ilmoitetaan että kaapeli tulee tuonne suunnitelmat on nämä ja tehdään hommat pois sillä säästetään rahaa miljoonia vuosittain on äärimmäisen tärkeää se että tällaisiin menettelyihin turvaudutaan yhä enemmän lopetetaan turha byrokratia ja keskitytään työntekoon arvoisa puhemies lopuksi tästä erilaisten kylttien ja ilmoitusten laittamisesta teiden varsille kotikuntani ilomantsin ja myös pohjois karjalan maakunnan osalta olemme tehneet muutamia hakemuksia tuonne että saataisiin tiettyjä kylttejä pystyttää teiden varsille esimerkiksi matkailutarkoituksiin

asia vaikka tämä voi tuntua pieneltä asialta siinä mielessä tämä on hallitusohjelman kärkihanke että säädöksiä sujuvoitetaan ja kevennetään hallinnollista taakkaa tuo tienvarsimainonnan joustavoittaminen on minusta erittäin tärkeää eräskin tunnettu huvi ja leikkipuisto joutui odottamaan kuukausia melkein vuosia että sai virallisen mainoksensa tuonne moottoritien varteen olen ihan samaa mieltä kuin edustaja maijala että muun muassa lapissa ja muilla matkailualueilla on tärkeää että saadaan nämä ilmoitukset niin että ihmiset tietävät mitä tapahtuu totta kai liikenneturvallisuutta täytyy noudattaa emme me voi sellaista julisteviidakkoa tehdä kuin esimerkiksi usassa on ollut ja totta kai myös valitusoikeus täytyy ottaa huomioon silloin jos jollakin on kovasti tähän vastaan panemista sähkö ja tiealueille tosiaan siirrytään ilmoitusmenettelyyn se on hyvä asia eräissä tilanteissa ja todellakin kevennetään tällä tavalla tätä menettelyä toki siinäkin pitää varovaisuutta ja turvallisuutta noudattaa

puhemies liikennehankkeiden uusia rahoitusmalleja on pohdittu pitkään ja viime kaudella oli parlamentaarinen korjaustyöryhmä joka myös esitti omia mallejaan siltä osin on hyvä ja ja erinomaista kun tämä lainsäädännön muutos nyt sitten edesauttaa sitä että uusia muotoja löydetään vaikka on perusteet sille että isotkin hankkeet on budjetin kautta rahoitettu niin on kuitenkin ajateltava niinkin että ne hankkeet palvelevat vuosikymmeniä eteenpäin ja siksi niihin voidaan käyttää muutakin kuin vuotuista budjettirahoitusta näitä malleja on hallituksen syytä edistää ja mahdollisimman nopeasti ja varmasti niin tapahtuukin mitä sitten tulee tähän normien purkuun tämän esityksen osalta ja sitä kautta byrokratian purkuun niin muistelen että kun eduskuntaan kaksikymmentäkahdeksan

vuotta sitten tulin niin jo silloin hallitusohjelmaan kirjoitettiin normien purku byrokratiatalkoot ja varmaan sitä ennenkin ja sen jälkeen lähes jokaiseen hallitusohjelmaan nyt on ilolla todettava että hallitus on tässä menossa eteenpäin edellisen hallituksen työn pohjalta mutta kuitenkin tämä on meillä nyt käsittelyssä tässä siirrytään ilmoitusmenettelyyn monissa asioissa ja se on erittäin hyvä

meillä keski suomessa on ollut jo yli kaksikymmentä vuotta puolueitten välinen sopimus että villiä tienvarsimainontaa ei harjoiteta olen itse ollut siihen hyvin tyytyväinen että meillä ei niitä meidän miestemme kuvia vaikka komeita olemmekin siellä tarvitse katsella ja juhannuksen aikaan viimeisiä kerätä pois

arvoisa puhemies sen ajan kun olen täällä ollut liikennevaliokunnassa toistakymmentä vuotta on puhuttu näistä vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista mitenkä väyliä voidaan todellakin rahoittaa nyt tässä laissa on mukana se että maantielain ja ratalain muutoksella mahdollistetaan

olisiko se jonkinlainen infrayhtiö jolla olisi myös tämä tiekanta omaisuutena siellä taseessa ja se saisi sitten lainoitusta investointipankeilta eläkevakuutusyhtiöiltä kun tässä nyt esimerkiksi tämä uusi infrapaketti esiteltiin se on hyvä paketti sinällään mutta sieltä jäi aika monta

infrayhtiö on olemassa myös rahoittajana siinä mielessä täytyy ottaa huomioon myös että niitten täytyy olla elinkeinojen kannalta tärkeitä totta kai suurissa kaupungeissa on raidehankkeita ja muita ja ne ovat rakentamisteollisuuden kannalta tärkeitä ne ovat asuntorakentamishankkeita mutta nimenomaan jos ajattelemme meidän elinkeinoelämäämme biotaloutta ja kaikkia näitä kuljetuksia niin kyllähän nämä valtakunnan päätiet meidän on saatava parempaan kuntoon ruotsissa on on menetelty pitkällä tähtäimellä ja siellähän niihin koreihin on on uskottu niitä on tehty kymmeniä vuosia eikä ole sillä tavalla tehty niin kuin aikaisemmin että seuraava hallitus pyyhkii edellisen hallituksen suunnitelmat pois

arvoisa puhemies täällä on käyty varmastikin hyvää keskustelua siihen liittyen miten erityisesti yrittäjiä nyt palvellaan ja heidän toimintaansa varsinkin harvaan asutuilla seuduilla tähän tienvarsimainontaan liittyen tämä on semmoinen asia josta on tullut paljon palautetta jo vuosikausia eikö tälle asialle voida tehdä mitään ja on puhuttu että eu vaikuttaa tähän niin paljon ja ei tälle mitään voida tehdä osana hallituksen normien purkua nyt kun näihin asioihin on lähdetty perehtymään asioihin todellakin voidaan vaikuttaa lähtökohtaisesti pitäisi ajatella niin että ei kielletä asioita vaan mahdollistetaan ja annetaan selkeästi yrittäjille ja toimijoille selvät ohjeet siitä miten he voivat mainostaa palveluitaan niin että ennen kaikkea nuo meidän matkailijamme pystyvät erityisesti tuolla pohjoisessa ja itä suomessa löytämään näihin matkailukohteisiin tämä on ollut erityinen ongelma miten sieltä ne palvelut löydetään ja voidaan myydä myydä asiakkaille sitten näitä palveluita kaiken kaikkiaan muutenkin muutenkin näissä tienvarsimainonta asioissa on ollut myös puhetta siitä koskeeko tämä myös sitten isoja valtateitä ja moottoriteitä tässä yhteydessä tätä asiaa on nyt selvitetty että tämä ten verkosto vaikuttaako tämä muu eu lainsäädäntö tähän asiaan on on syytä kyllä edetä vahvasti siihen suuntaan että ei piilouduta eun selän taakse tässäkään asiassa vaan etsitään se ratkaisu niin että tämä tienvarsimainonta myös näillä isoilla teillä on mahdollista tämä koskee nimenomaan näitä pitkiä selkosia ja siellä siellä olevia yrityksiä erityisesti matkailualan yrityksiä joille on tärkeätä se että kun ihminen lähtee pitkälle reissulle perheen kanssa niin sieltä nopeasti löytyvät ne majoituspalvelut ruokailupalvelut ja muut mitä meillä on siellä pohjoisessa erityisesti tarjota tämä on erittäin hyvä esitys hallitukselta kiitän tästä esityksestä

puhemies ihan lyhyesti esimerkkinä hirvaskankaalla varmasti puhemieskin tietää paikan on abcn suuri mainos tienvarressa ja on shellin mainos toisella puolen tietä on pikkuyrittäjägrilli ei ole saanut mainosta sinne laittaa ely keskus on kieltänyt sen nyt hallituksen esityksen perusteella varmasti voi tämmöisen toteuttaa ja pienikin yrittäjä pääsee siinä jaloilleen näin me edistämme tätä

päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esittelen tätä lakiesitystä ja mietintöä koska varsinainen aasian matkalla ja nyt varapuheenjohtajan ominaisuudessa sen teen tässähän ehdotetaan säädettäväksi uusi liikennevakuutuslaki ja nämä muutokset selkeyttäisivät ja osin parantaisivat vakuutuksenottajien sekä vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia todellakin valiokunta pitää erittäin ja perusteellisen valmistelun jälkeen tämä liikennevakuutuslain kokonaisuudistus voidaan saada voimaan kaksituhattaseitsemäntoista alusta esityksen mukaan vakuutuksenottajan vahinkohistoria tulee ottaa huomioon yksityishenkilöiden liikennevakuutusmaksujen määräytymisessä tässä on nimenomaan se että että valiokunta on pitänyt ongelmallisena nykyistä sääntelyä ja sen soveltamiskäytäntöä jonka mukaan yksityishenkilön ottaessa vakuutuksen kakkosautolleen sille ei vahinkohistorian huomioonottamisvelvollisuudesta huolimatta myönnetä niin sanotun ykkösauton käytöstä kertyneitä bonushyvityksiä näin esityksen myötä vakuutusyhtiöt voivat jatkossa ottaa vahinkohistorian joustavammin huomioon myös tilanteissa jotain muutostarpeita tässä on ollut ja asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille epäkohta jonka mukaan pyörätuoleille ja vastaaville kevytrakenteisille vammaisten liikkumisvälineille ei ole vuoden kaksituhattakuusitoista alusta lukien voinut ottaa liikennevakuutusta

säilytettäisiin myös jatkossa tästä on keskusteltu jonkun verran onko onko tämä oikein toisaalta moottoriurheilu on myös nuorisotyötä esityksessä kyseinen suoja oli esitetty poistettavaksi mutta valiokunta ei pidä mutta valiokunta ei pidä tarkoituksenmukaisena että moottoriurheilun harrastajan vakuutusturva heikkenisi olennaisesti ja kilpailutoiminnan kustannukset nousisivat vapaaehtoisten vakuutusten korkeampien vakuutusmaksujen myötä tässä on tietysti paljon asioita mutta otan vielä vain yhden sitaatin täältä lisäksi valiokunta toteaa että jatkossa on tarpeen selvittää miten tahallisiin liikennevakuutusmaksujen laiminlyöntitapauksiin voitaisiin puuttua nykyistä tehokkaammin valiokunnan saaman selvityksen mukaan esimerkiksi ruotsissa

niin sanottu bilmålvakt ilmiö eli siellä autoja trokataan omistajien kesken koko ajan niin että ei tehdä liikennevakuutusta ja liikennevakuutukset jätetään maksamatta on tapauksia kriminaaleja tapauksia jotka ovat nuoresta iästään huolimatta omistaneet kymmeniä eri autoja mutta ovat välttäneet näitä liikennevakuutuksia tämä ilmiö saattaa rantautua myös suomeen ja sen takia vakuutusyhtiöt ovat olleet vähän huolissaan tästä asiasta koska silloin me tavalliset vakuutuksen maksajathan tietysti maksamme myös

arvoisa herra puhemies aivan lyhyesti täältä paikaltani haluan itse kanssa todeta että ensinnäkin hyvässä yhteistyössä tuolla liikenne ja viestintävaliokunnassa on tätä hallituksen lakiesitystä käsitelty ja ja täytyy sanoa että liikenne ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja alatalo esitteli oikeastaan tässä omassa puheenvuorossaan just ne kipukohdat jotka siellä valiokuntakäsittelyssä erittäin laajassa ja ja kattavassa sellaisessa tulivat esille me tosissaan huomasimme hallituksen esityksessä tässä substanssivaliokunnassa nämä kaksi selkeää epäkohtaa toinen koski vammaisten henkilöiden liikkumisvälineiden liikennevakuutusta ja toinen ajoneuvokilpailujen kuljettajanpaikkasuojaa muutimme ihan asiantuntijakuulemisten perusteella nämä kaksi kohtaa nyt kun tätä omaa mietintöä ja niillä muutoksilla valiokunta puolsi ihan yksituumaisesti yksituumaisesti muutoin tämän lakiehdotuksen hyväksymistä minä haluan itse myös korostaa että laajempaa keskustelua käytiin valiokuntatyössä myös todellakin tästä että jatkossa on tarpeen selvittää miten näihin tahallisiin liikennevakuutusmaksujen laiminlyöntitapauksiin voitaisiin puuttua nykyistä tehokkaammin myös naapurimaissa kuitenkin on ihan hyviä esimerkkejä siitä että ei niin sanotusti toisen kukkarolla ja toisen toisen maksamisilla maksamisilla mennä jatkossakin eteenpäin tämä oli erittäin kattava hyvä paketti ja ja myös kannatettava täältä opposition näkökulmasta
arvoisa puhemies juuri niin kuin edelliset ovat todenneet meillä liikenne ja viestintävaliokunnassa tätä asiaa on käsitelty hyvin tarkasti siinä vaiheessa ainakin minulle on tullut sellainen käsitys että meillä on jo nykyisin olemassa aika hyvin toimiva liikennevakuutuskokonaisuus ja nyt sitä saatiin hieman parannettua vielä eteenpäin ongelmaisena asiana ovat olleet ennen kaikkea vaikutukset kakkosautoon näissä liikennevakuutusasioissa koska perinteisesti on ollut sillä tavalla että ensimmäisen auton hyvätkään bonukset eivät ole saaneet hyvitystä sitten siinä kakkosautossa mutta nyt on hyvä että jatkossa kakkosautossakin voidaan huomioida

joustavasti vahinkohistoria jos ei siellä mitään isompia tapahtumia ole ollut niin se voidaan huomioida nyt vain kannustan vakuutusyhtiöitä että ne ottaisivat ja tekisivät sellaisia malleja jonka mukaisesti olisi tämä asia huomioitu

arvoisa puhemies

toimenpiteet eivät aina ole kaikilta osin perusteltuja ja niillä lisätään kuitenkin merenkulun kustannuksia eikä joidenkin asiantuntijoiden mielestä kaikki laitteisto toimi moitteettomasti tosin tuossa juuri eilen oli lehdistössä kirjoitus siitä että esimerkiksi wärtsilä kertoo että vieraslajit saadaan pois painolastivesistä myös suomen oloissa suomen varustamot ryn toimitusjohtaja olof widen oli tätä epäillyt wärtsilä väittää että heillä on kyllä sellainen laitteisto joka on sertifioitu toimimaan myös kylmässä ja pakkasessa sekä sameissa ja vähäsuolaisissa vesissä painolastivesien puhdistuslaitteistoja maailmalla tekee noin kuusikymmentä yritystä on esitetty kritiikkiä että ne on hyväksytty testiolosuhteissa mutta ei käytännössä mutta kuitenkin nyt on myös tällaista informaatiota että sen pitäisi toimia tämä jäätymisongelma koskee painolastitankkien putkistoja ylipäänsä nehän ovat kalliita laitteita sadastatuhannesta eurosta miljoonaan euroon tietysti ymmärrän erittäin hyvin myös tämän varustamojen huolen tästä asiasta joka tapauksessa asia on suuri myös ihan luonnontieteelliseltä kannalta itämeren olosuhteet veden sameus vähäsuolaisuus matala lämpötila talviaikaan saattavat vähentää tätä painolastivesikäsittelylaitteiston suorituskykyä ja tämä on suuri huolenaihe kustannusvaikutukset hallituksen esityksen mukaan painolastivesien käsittelylaitteiden investointiin olisivat noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa suomeen suuntautuvassa laivaliikenteessä kun ottaa huomioon että tässä on ollut nyt takana rikkidirektiiviä on typpidirektiiviä ja muitakin rasitteita niin totta kai on ymmärrettävää että myös liikennekenttä on tästä hieman huolissaan tästä syntyy käyttökustannuksia ja hallinnollisia kustannuksia on huomioitava että osa näistä aluksista palvelee myös muiden maiden liikennettä tästä syntyy kuitenkin rasite suomalaiselle merenkululle ja vientiteollisuudelle on tärkeää että yleissopimus on globaalisti tasavertainen mutta asiantuntijakuulemisessa kokonaiskustannusta on todella pidetty suurena ja katsottu että kustannuksen minimoimiseksi tulisi varmistua että että käsittelylaitteet todella toimivat imo on julistanut itämeren erityisen herkäksi merialueeksi ja valiokunta pitääkin tärkeänä että yleissopimuksen voimaan saattamisella voidaan varmistaa itämeren suojelu tämä koskee tietysti myös niitä kolmansia maita jotka itämeren äärellä ovat lähimerenkulussa ongelmana on se että satamat sijaitsevat lähellä toisiaan ja niissä lajisto ei poikkea kovin paljon näin esimerkiksi virosta suomeen matkattaessa välimatkat ovat lyhyempiä kuin haminasta kemiin ruotsissa länsirannikolta itärannikolle liikennöitäessä on myös kyse kotimaan liikenteestä vaikka kyse on aivan erityyppisistä meristä eli tämä ei ole yksinkertainen asia vesistöt myös vaihtelevat lisäksi vielä lopuksi suomen sisävesistöistä erityisesti saimaa mukaan lukien saimaan kanava jonne on kansainvälistä merenkulkua on erityisen herkkä ja arvokas alue tietysti olisi toivottavaa myös että laivojen veden mukana ei tule sitten näitä vieraita eliöitä

meillä on tärkeää miettiä miten voisimme vaikuttaa meriliikenteen kustannuksiin meillä ovat meriliikennettämme rasittamassa työn alla nitraattidirektiiviasiat typpioksidiasiat seca ja neca asiat ja nytten tämä painolastivesiasia kaikki nämä aiheuttavat meidän meriliikenteellemme lisää kustannuksia tosin meidän on otettava otettava huomioon että suomi ei ole yksin ja näitä kustannuksia muillekin valtioille mutta suomelle tämä on erityisen hankala ja vaikea asia koska suomen vientiliikenne on täysin kiinni meriliikenteestä ja sen toiminnasta nämä kolme asiaa jotka mainitsin käytännössä joudutaan nytten suomessa hyväksymään ja sen mukaisesti toimimaan ja meidän täytyy miettiä millä tavalla me voisimme kuitenkin auttaa meidän meriliikennettämme että meidän vientitoimintamme olisi kannattavaa jatkossakin ja meidän työllistäminen ja ja työpaikat suomessa voitaisiin turvata tämä painolastivesiesitys on sinällään erittäin hyvä kunhan me ne laitteet myöskin toimimaan kävimme valiokunnassa keskustelua siitä riittääkö se että toimitaan säännösten mukaisesti vai onko todella tärkeää että myöskin nämä säännösten mukaiset laitteet toimisivat ja kyllä sekä ympäristövaliokunnassa että liikenne ja viestintävaliokunnassa joissa molemmissa olen jäsenet pitävät tärkeänä myöskin toimivat sillä ei ole todellakaan tarkoituksenmukaista että meille tulisi mitään ylimääräisiä eliöstöjä tänne

arvoisa herra puhemies liikenne ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja esitteli tämän mietinnön aika aika hyvästi mitä ollaan liikenne ja viestintävaliokunnassa käsitelty itse kuulun myös ympäristövaliokuntaan ja ja ympäristövaliokunta oli lausuntovaliokuntana tässä tässä esityksessä ja siksi ihan muutama sananen elikkä tosissaan tällä kansainvälisellä yleissopimuksella pyritään estämään vieraslajien leviäminen vesistöihin joihin ne eivät kuulu tämä sopimus on tärkeä koska vieraslajit voivat syrjäyttää olemassa olevassa vesistössä alkuperäiset lajit ja johtaa luonnon epätasapainoon ja myös suuriin taloudellisiin menetyksiin näissä molemmissa valiokuntakuulemisissa tuli kaiken kaikkiaan ilmi kaksi aika suurtakin huolenaihetta se että nämä tänään täälläkin mainitut laitteistot eivät toimi ja toisena sitten se se että tämäkin yleissopimus tuo taas tullessaan merenkululle lisää kustannuksia mietintövaliokunnassa liikenne ja viestintävaliokunnassa me kuitenkin pidimme ensiarvoisen tärkeänä että suomi hyväksyy tämän yleissopimuksen jotta suomi voi olla mukana sitten jatkossa kehittämässä tätä sopimusta edelleen ja tietysti myös olla korjaamassa niitä epäkohtia joita tämä sopimus pitää sisällään sen takia pitää olla pöydissä ja sopimuksissa tietystikin mukana minä itse koen tärkeimpänä sen että me seuraamme tätä teknologian toimivuutta vai pitäisiköhän sanoa että toimimattomuutta ja suomen tulee aktiivisesti osallistua sitten muun muassa imon piirissä tehtävään työhön tämän varmistamiseksi sitten mitä tulee näihin merenkulun kustannuksiin yleisesti tämäkin esitys tuo suomalaiselle merenkululle ja vientiteollisuudelle kustannuksia niin kuin monet monet esitykset ja sopimukset ja lait minä en todellakaan nyt tarkoita pelkästään tämän vaalikauden aikaa elikkä vajaan vuoden aikaa vaan yleisesti ottaen jo useampia vuosia ja jossain vaiheessa tässä talossa tietysti pitäisi myös perehtyä ja pysähtyä miettimään aidosti sitä kuinka paljon

arvoisa puhemies edustaja taimela toi hyvin esille sen huolen mikä liittyy tähän kustannuskehitykseen joka koskee meidän vientiteollisuuttamme silloin kun tällaisia rajoitteita tehdään mehän olemme tätä mietintöä valiokunnassa todella hyvällä yhteistyöllä

mutta sitten toisaalta jos ajatellaan sitä miten tärkeä itämeren alue on ja miten haavoittuva se on niin kyllä tämä painolastivesien ongelma täytyisi pystyä ratkaisemaan suomen merissähän elää useita vieraslajeja joista tunnetuin lienee laiturien rakenteet sotkeva merirokko muun

laitteita pienempiin aluksiin sopii sellainen laitteisto jossa ensin ravut ja kalat suodatetaan pois ja sitten vesi käsitellään ultraviolettivalolla joka tappaa pieneliöt tai tekee ne vähintään lisääntymiskyvyttömiksi isoihin aluksiin on tarjolla järjestelmä jossa vedet suodatuksen jälkeen kloorataan ja tämän sitten pitäisi

niitten lisääntyminen poistaa eli tässä on isoista asioista kysymys mehän toki haluamme että suomessa luonto ja meri säilyy ainutlaatuisena siinä mikä on meidän luontaista kasvustoa me emme halua että tänne tulee liikaa vieraslajeja joka tapauksessa niitä tulee mutta tällä

koskevalla sopimuksella ja tällä lailla voidaan tämä estää ja torjua aika hyvin toivotaan että nuo laitteistot myös tosiaan halpenevat me seuraamme niitten kehitystä jotta tästä ei aiheudu liian suurta rasitusta meidän laivaliikenteellemme